Samanaikaisesti kun rintamalinjat käyvät yhä epäselvemmiksi, humanitaarisen avun tarve kasvaa räjähdysmäisesti. Asetelmasta oppositio vastaan Assadin hallinto on siirrytty tilanteeseen, jossa alueella taistelevat aseistautuneet ryhmät, terroristiryhmät ja Euroopasta värvätyt noin 600 nuorta, jotka ovat vaarassa radikalisoitua. En usko, että tuo alue tarvitsee enää yhtään lisää aseita, mutta ihmiset tarvitsevat kiireesti apua ja poliittista ratkaisua. Se on saatava aikaiseksi.

Ympäröivät naapurivaltiot ovat parhaansa mukaan yrittäneet auttaa satojatuhansia pakolaisia. Muun muassa Jordania ja Turkki tarvitsevat apua tästä tilanteesta selvitäkseen. Jordanian suurlähettiläs totesi, kun hän vieraili meidän ryhmässämme, että pidemmän päälle tilanne on kestämätön myös heille ja heidän sisäiselle turvallisuudelleen. Alueen turvallisuustilanteen heikkenemistä ymmärtääkseen on nähtävä koko kuva.